lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja edustaja junnila

arvoisa herra puhemies tämä lakialoite ajoneuvoverolain kahdeksannentoista pykälän muuttaminen on aika yksinkertainen sisällöltään mutta tämä tarkoittaa erityisesti pienituloisille helpotusta aloitteessa ehdotetaan että verovelvollinen voi niin
edustaja junnila malttakaa hetki täällä salissa on nyt sen verran pulinaa että pyydän siirtämään ne keskustelut jotka eivät liity tähän lakialoitteeseen ovien ulkopuolelle olkaa hyvä
eli verovelvollinen voi niin halutessaan maksaa vuosittaisen ajoneuvoveron korkeintaan kahdessatoista erässä nykylaki mahdollistaa tämän veron maksamisen korkeintaan neljässä erässä ja lisäksi näihin maksueriin on lisätty kolmen euron maksutapalisä joka tässä ehdotetaan poistettavaksi verovelvollisen on pyydettävä liikenne ja viestintävirastolta veron jakamista maksueriin ennen verokauden ensimmäistä eräpäivää jokaiseen maksuerään lisätään maksettavaksi tämä kolmen euron maksutapalisä siis nykylain mukaan vuosittain maksettavaa ajoneuvoveroa on käytännössä kuitenkin nostettu vuosittain vero vaihtelee suuresti riippuen ajoneuvotyypistä ja kahdessa viiva neljässä osassa maksettuna voi kertamaksu muodostua kohtuuttoman suureksi kuten tiedämme viime vuosina on kohotettu jatkuvasti esimerkiksi ympäristösyistä tämän takia nämä erien suuruudet ovat jatkuvasti kasvaneet tästä aiheutuu tarpeetonta haittaa varsinkin jos kotitaloudessa ei ole muistettu varautua eräpäivään tai kotitalouden taloudellinen tilanne on tilapäisesti heikentynyt ja kuten tiedämme tämän ajoneuvoveron eräpäivän laiminlyöntihän johtaa ajoneuvon käyttökieltoon siinäkin yhteydessä tämä erien kasvattaminen olisi varsinkin pienituloisten talouden hallinta helpottuisi jos ajoneuvovero olisi mahdollista maksaa pienemmissä erissä vaikka kuukausittain verovelvollisen niin halutessa veron maksuerien rajoittamista neljään erään ei voida nykypäivänä enää pitää perusteltuna koska maksut käsitellään pääsääntöisesti automaattisesti kun tämä aikoinaan on säädetty niin silloin tämä työ tehtiin manuaalisesti ja sillä oli myös merkittävä vaikutus varsinaiseen työhön siksi tämä kolmen euron maksutapalisä maksettua erää kohti on nykyään perusteeton lisämaksu joka asettaa verovelvolliset eriarvoiseen asemaan heidän maksukykynsä takia kiitoksia

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikallaolijat huoli suomalaisten autonkäyttäjien keskuudessa on kyllä viime aikoina ollut iso meidän autokantamme vanhenee entistä nopeammin sillä nykyinen sanna marinin hallitus on päättänyt että autoveroa ei enää kevennetä eli pysäytettiin se hyvä kehitys mikä viime kaudella aloitettiin jossa tavoitteena oli päästä portaittain eroon autoverosta ja kun tehtiin ratkaisu että autoveroa ei enää kevennetä niin olemme nähneet poikkeuksellisen suuret tuontimäärät ruotsista eli suomeen tällä hetkellä tuodaan vanhoja käytettyjä ruotsalaisia autoja kun meidän pitäisi saada suomalaisille uusia vähäpäästöisempiä autoja tämä politiikka on aivan älytöntä ja ja sitä suomalaisten on vaikea ymmärtää ja myös sitä että keskustan ollessa hallituksessa suomeen valmistellaan tiemaksuja maksuja jotka rankaisisivat jälleen erittäin rajusti autonkäyttäjiä nimenomaan sellaisia autonkäyttäjiä jotka esimerkiksi uudellamaalla pendelöivät työpaikalleen kehä kolmosen sisäpuolelle silloin maksajaksi laitetaan jälleen ne ihmiset jotka asuvat näissä pienissä kaupungeissa tai maaseudulla sama on muuten jyväskylän seudulla hämeenlinnan seudulla monessa muussa paikassa ja tämän kaiken keskusta on kuittaamassa

mitä sinä tapahtuu no siinä tapahtuu se että yhden kuljetusauton vuotuiset kustannukset nousevat noin kahdeksantuhatta euroa no mitä se tarkoittaa suomalaiselle ruoantuotannolle no se tarkoittaa sitä että suomalainen ruoantuotanto on entistä vaikeammassa tilanteessa suomalaisen ruoan hinta nousee palveluiden hinnat nousevat hehän vyöryttävät tämän hinnan totta kai lopulta käyttäjien maksettavaksi tämä politiikka jota sanna marinin hallitus keskustan vahvasti tukemana tekee on karua suomalaiselle maaseudulle perheille ihmisille jotka joutuvat omaa autoaan käyttämään tässä esityksessä jonka edustaja vilhelm junnila on yhdessä perussuomalaisten ja kokoomuksen heikki vestmanin kanssa on yksi hyvä korjausehdotus ei kauhean merkittävä niin kuin esityksen tekijä äsken esitteli mutta tärkeä jatkossa siis ajoneuvovero voitaisiin maksaa kuukausierissä

enintään neljä kertaa vuodessa tapahtuvien maksujen sijaan ja samaan aikaan myös maksutapalisä poistettaisiin mielestäni esitys on hyvä ja annan sille täyden tuen

kun puhutaan niin on ehkä hyvä katsoa sitä hivenen kokonaisuutena meillä liikenne ja ja liikenteen verotus kaipaisi kyllä muitakin korjausliikkeitä ja ja yksi on nimenomaan tämä ajoneuvoverokysymys ajoneuvojen käytön verotushan alkoi suomessa jo hyvin varhain tuhatyhdeksänsataakaksikymmentä luvulla mutta tämäntyyppinen vero otettiin käyttöön yhdeksänkymmentä luvulla kun autoveroa alennettiin ja alentunut verokertymä päätettiin korvata kaikkia henkilö ja pakettiautoja koskevalla vuotuisella ajoneuvoverolla

kun kaikki puhuvat siitä että liikenteen päästöjä halutaan vähentää niin meillä itse asiassa rangaistaan tämän järjestelmän kautta niitä puhtaimpia ja parhaita autoja tämä meidän liikennepolitiikkamme vannoo hirveän vahvasti sähköautojen nimeen mutta unohtaa samaan aikaan esimerkiksi biokaasulla kulkevat autot biokaasua käyttävien autojen kohdalla tämä verotus on epäoikeudenmukaista niiden tyyppihyväksymisen mukaiset päästöt mitataan maakaasulla eli maakaasulla ei biokaasulla pakoputken päästä biokaasun päästöthän olisivat jopa noin kahdeksankymmentäviisi prosenttia pienemmät kun huomioidaan koko polttoaineen elinkaari kotimainen biokaasuhan tehdään siis jätteistä lietteistä lannasta ja sitä kyllä luulisi keskustan hallituksessa tukevan että tällainenkin järkevä korjaus saataisiin aikaiseksi minun mielestäni meillä liikenteen verotusta pitäisi viedä oikeasti siihen suuntaan että puhtainta kulkemista tuettaisiin eikä tähän suuntaan mihin te arvon hallitus olette tätä viemässä vaikkapa parafiinisen dieselin verotuen poistamisella mikä iskee siis kaikista kovimmin juuri niihin puhtaimpiin dieseleihin pystyttäisiin tämän olemassa olevan autokannan päästöjä myös pudottamaan ja arvon vihreät tiedän että te käytätte raitiovaunua ja taksia mutta teidän pitää ymmärtää se että kun liikenteen päästöjä halutaan laskea niin meidän pitää saada näiden olemassa päästöt putoamaan ja siinä tehokkain keino olisi etanolin käytön tukeminen siinä tehokkain keino olisi vaikkapa my dieselin joka tehdään jätteistä ja tähteistä tukeminen joka tällä hetkellä on noin kaksikymmentä senttiä kalliimpaa kuin tämä musta fossiilinen diesel ja kun sitä my dieseliä laittaisi siihen nykyisen nyt tuolla tiellä menevän auton tankkiin niin silloin sen auton päästöt putoaisivat noin yhdeksänkymmentä prosenttia tällä tavalla itse asiassa meidän liikenteen päästöjä pystyttäisiin tehokkaasti pienentämään ja sitten on tämä minkä nostin tämän erinomaisen ajoneuvoverolakialoitteen yhteydessä esille tämä biokaasun problematiikka tällä hetkellä niitä jotka haluavat ajaa puhtaalla biokaasulla

puhemies edustaja heinosen puheenvuoro ei ollut kaikkein heikoimmasta päästä siinä oli ihan aineksia ja ja se tuki mikä liittyy edustaja junnilan lakialoitteeseen noin arkijärjellä tuntuu järkevältä jos joku haluaa jaksottaa tämän ajoneuvoveromaksunsa useammalle kuukaudelle siinäkin on ideaa eli eli molemmat olivat järkeviä yhdyn edustaja heinoseen siinä että tiemaksut tuntuvat kohtuuttomilta ja järjettömiltä ja olen iloinen myöskin siitä että edustaja heinonen tunnistaa myöskin nämä pysäköintimaksut ja niiden ongelmallisuuden ja julkiseen valvontaan sekin on yksi tapa rahastaa autoilijoita mutta edustaja heinonen ei ole kaikki ainoastaan hyvää on myöskin valitettavasti heikkouksia se suurin heikkous on tämä yllättävä kritiikki siihen että tehdään normaali inflaatiotarkistus polttoaineveroihin se on ihan normaali inflaatiotarkistus johon jokainen hallitus on syyllistynyt ja jota ovat tehneet kautta vuosien myöskin kokoomusvetoiset hallitukset tai hallitukset joissa kokoomus on ollut mukana siltä osin jäin

ei se kuulkaa suomalaista autonkäyttäjää paljon lämmitä että te sanotte että tämä lisäkustannus on nyt ihan puhdasta inflaatiokorotusta inflaatiokorotusta se mitä te lupasitte esimerkiksi eläkeläisille hukkuu näihin teidän polttoaineen korotuksiinne ja moneen moneen muuhun toimenpiteeseen ja on totta että kokoomuksenkin aikana polttoaineveroa on korotettu kyllä mutta silloin olemme toimineet toisella tavalla silloin työn verotusta kevennettiin vahvistettiin että kokonaisveroaste ei noussut te teette tällä hetkellä kaiken till te kiristätte työn verotusta te kiristätte polttoaineverotusta te leikkaatte kotitalousvähennystä

malttanut olla hieman puuttumatta tähän kiljusen ja heinosen sinänsä ansiokkaaseen debattiin joka ei välttämättä aina pysy täysin aiheessa mutta koskettanee kuitenkin liikennettä edustaja heinonen mainitsi tässä kotitalousvähennyksen ja kun täällä on jo mainittu kirjallisia kysymyksiä ja erilaisia lakialoitteita niin en malta itse olla muistuttamatta että kotitalousvähennykseen liittyvä lakialoitteeni oli myös toissa viikolla täällä ja toivon sille myös tukea valiokunnissa siinähän autojen huollot tulisivat

mistäköhän väitteestä lähtisi liikkeelle lähdetään vaikka ruuhkamaksuista mehän olemme kirjanneet hallitusohjelmaan että että osaltaan selvitetään erillisessä työryhmässä ja se lainsäädäntö mitä siinä on ajateltu on mahdollistavaa lainsäädäntöä kaupunkiseuduille eli lähinnä niille kaupungeille joita kokoomus johtaa kokoomuslaiset saavat päättää helsingissä sitten osaltaan ryhdytäänkö ruuhkamaksuihin otetaanko ne käyttöön ja niin edelleen

mennessä puolitetaan liikenteen päästöjä on tärkeää mutta huomio huomio kokoomukselle siitä kun olette esittäneet autoveron poistoa millä tavalla te ajattelette että tavallinen peruspalkansaaja pystyy hommaamaan muka uusia päästöttömiä autoja

tämä teidän mallinne

puhemies meillä on kaksi yhteistä tavoitetta liikennekuolemat pitää saada laskemaan on jopa esitetty epärealistinen tavoite että ne loppuvat kokonaan mutta siihen minä en usko enkä usko että moni muukaan uskoo toinen yhteinen tavoite meillä on että liikenteen päästöt pitää puolittaa

jos oman käsitykseni sanon niin ainut tapa millä tämä toteutuu on se että meidän autokanta uusiutuu nopeammin ihmiset pystyvät ostamaan uusia autoja jolloin liikenteen päästöt pienenevät siihen tavoitteeseen mikä meillä on ja liikenneturvallisuus paranee yksiselitteisesti ja en käsitä muuta tapaa miten tämä voidaan tehdä kuin poistamalla autovero

silloin kun viime kaudella niin perussuomalaiset kuin kokoomus hallituksessa nostivat bensaveroa samaan aikaan he myös leikkasivat eläkkeitä nyt onneksi nyt onneksi merkki on eri eri suuntaan menevä puhemies tämä aloite on mielestäni ihan perusteltu ja varmasti me verojaostossa katsomme mikä on asian tausta ja selvitämme asiaa sinänsä mielestäni kaikki asianmukainen aloitteellisuus täällä talossa on hyvä ja sinänsä en halua mitenkään tätä tyrmätä vaan varmasti käsittelemme ihan normaalisti siellä jaostossa sitten asiaa kaiken kaikkiaanhan puhemies tämä liikenteeseen ja autoiluun liittyvä verotus nousee isona kokonaisuutena esiin parhaillaan on työryhmä joka miettii miten päästään ilmastotavoitteisiin niin liikennepuolella kuin energiapuolella uskoisin kyllä puhemies että siinä varmasti tarvitaan jonkinlainen isompi kokonaisuus jossa muuttuvat eri elementit ja ja itse pidän hyvin tärkeänä että siinä

puhemies jotta pysyn asiassa niin ensinnäkin myös annan kannatukseni edustaja junnilan aloitteelle sitten annan kannatukseni myöskin edustaja eestilän erinomaiselle puheenvuorolle siitä että jos ja kun näihin ilmastotavoitteisiin liikenteen osalta pyritään niin tämä autokannan uusiutuminen vaikka se ei tapahdukaan hetkessä on ihan välttämätöntä on välttämätöntä että me teemme sen suuntaisia päätöksiä jotka uusivat autokantaa eivätkä kannusta tuomaan suomen ulkopuolelta tänne isopäästöisiä

pakko yhtyä junnilan äärettömän hyvään ehdotukseen ja pakko on sanoa tässä kun tämä autoverokeskusteluun meni että tämähän että tällaisia juttuja joutuu tekemään johtuu siitä että ajoneuvoveroa on ruvettu perimään enemmän sen takia kun on laskettu autoveroa

autoveron poistamisessa tulee se ongelma että siitähän hyötyy oikeasti vain tuttavani vesa keskinen esimerkiksi ostaessaan ferraria ynnä muuta se ei auta oikeasti tähän päästöhommaan millään tavalla koska vaikka me tiputamme autoveroa niin se tarkoittaa sitä että porukka vain ostaa isompia autoja ainoa mahdollisuus olisi pitää autovero sillä tasolla että vähäpäästöisten autojen verotus on pieni se on kyllä tällä hetkellä jos rehellisiä ollaan aika pieni muutenkin elikkä kenenkään normaali ihmisen uuden auton ostaminen ei ole siitä kahdestatuhannesta eurosta kiinni mitä keskiluokan autossa on

arvoisa puhemies kokoomuksen suunnasta saa sellaisen kuvitelman että suomessa on on niin paljon paikkoja ei pysty muulla kuin autolla ajamaan on totta että meillä on paljon pitkien etäisyyksien matkoja joilla vaihtoehtoa ei ole mutta tiesittekö te edustaja heinonen että jopa puolet automatkoista on alle viiden kilometrin matkoja ja jopa kolmekymmentä prosenttia tehdyistä matkoista on alle kolmen kilometrin matkoja onko tosiaan niin että näitä matkoja ei voi taittaa millään muulla kuin omalla autolla näitä matkoja tehdään joka puolella suomea ei pelkästään maaseudulla pyöräilyn joukkoliikenteen ja kävelyn lisääminen myös kannusteita lisäämällä lisää samalla liikenneturvallisuutta se helpottaa lasten itsenäistä elämää kun liikenne on turvallisempaa se mahdollistaa harrastamisen niille eläkeläisille joilla ei ole omaa autoa voisitteko te nähdä myös liikenteen niin että kulkutapaosuuksiinkin kulkutapaosuuksiinkin voimme vaikuttaa ei aina pelkästään autokeskustelua

merkittävä osa matkoista on alle viiden kilometrin matkoja tervetuloa vaikka hyvinkäälle meillä on siellä aika pitkät etäisyydet juna asemalle ei ei ole paikallisliikenne kovin hyvä ja tiet ovat vaarallisia ja mietin sitä kun aamulla äiti lähtee sitten kahden lapsen ja kassien kanssa kävelemään viittä kilometriä että tervetuloa tutustumaan siihen arkeen siihen kuinka sinne juna asemalle on matkaa mutta tähän liikennekeskusteluun ja sen maksajiin taloustutkimuksen mukaan hallituksen ilmastotoimenpiteet maksaa autoileva ja omakotitaloasuja elikkä ihminen joka liikkuu esimerkiksi meiltä hyvinkäältä autolla tänne kehä kolmosen puolelle töihin ja jos te suunnittelette niitä tietullimaksuja arvoisa keskusta erityisesti teihin vetoan niin siinä se työmatkailu taas kallistuu ja sitten vielä tämä autojen vaihtaminen mitä tapahtuu niille autoille polttomoottoriautoille joita nyt on ostettu kolme neljä vuotta sitten

painaa